ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia edellisessä täysistunnossa esiteltiin tasavallan presidentin tälle päivälle päivätty kirjelmä jonka mukaan pääministeriehdokas on kansanedustaja diplomi insinööri juha sipilä ehdokkaan hyväksymisestä on eduskunnan nyt tehtävä päätös valinnassa noudatetaan suomen perustuslain

pykälän toisen momentin ja eduskunnan työjärjestyksen kuudennenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin säännöksiä ehdokas on tullut valituksi pääministeriksi jos toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan asiasta ei sallita keskustelua pääministeriehdokkaan hyväksymisestä toimitetaan

kansanedustaja diplomi insinööri juha

pääministeriksi